lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

arvoisa puhemies tässä hallituksen lakiesityksessä on tarkoituksena panna kansallisesti täytäntöön kliinisiä lääketutkimuksia koskeva euroopan unionin asetus ja tätä varten ehdotetaan säädettäväksi kliinisestä lääketutkimuksesta jossa säädettäisiin niistä asioista joita eu asetuksissa edellytetään ja mahdollistetaan kansallisesti säädettäviksi tämä lakiesitys on ollut lausunnoilla jo edellisen hallituksen aikana ja nyt uudestaan osittain ja voidaan sanoa että tämä laki on tehty huolellisesti ja se muuttaa kliinisen lääketutkimuksen viranomaiskäsittelyä ja eettisen lausuntopyynnön käsittelyä aiempaa suoraviivaisemmaksi ja nopeammaksi ja selkiyttää ja järkevöittää esimerkiksi suomalaisen päätutkijan ja toimeksiantajan välistä vastuunjakoa kliininen lääketutkimus on todella tärkeää se että me suomessa sitä pystymme tekemään ja kaikki toimet mitä pystytään tekemään sen sujuvoittamiseksi ovat tietenkin tervetulleita tässä on joitakin kohtia joihin on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi

kun arvioidaan näitä tutkimuksia niin niitä arvioidaan suhteessa meidän sairauskertomusjärjestelmään sairauskertomusjärjestelmään ja hoitokäytäntöjen mukaisesti että että ne soveltuvat tähän suomalaiseen yhteiskuntaan sitten myös

lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanossa on huomioitava se että siellä on riittävä osaaminen lääketieteelliseltä puolelta erityisen tärkeätä se on esimerkiksi kliinisten lääketutkimusten osalta joissa pitää huolehtia siitä että lääketieteellinen asiantuntemus on aina käytössä kun kun tehdään tehdään lääkkeillä tutkimuksia potilailla ja sitten vielä ottaisin sellaisen asian että kun akateemiset tutkijat ja yliopistot ja yliopistosairaalat tekevät tutkimuksia niin heidät pitäisi vapauttaa maksuista koska se on kohtuus sillä he hyvin pienellä budjetilla muutenkin tekevät sitä tärkeää tutkimustyötä tällaisissa tämänhetkisissäkin infektiotilanteissa huomataan tutkimuksen tärkeys joten pitäisi yrittää myöskin vähentää heille tulevia kustannuksia ja tämä vapautus tästä lausuntomaksusta olisi yksi yksi tärkeä asia millä tavalla me voisimme voisimme meidän tutkijoitamme tukea

arvoisa herra puhemies tällä esityksellä on tarkoituksena panna kansainvälisesti täytäntöön kliinisiä lääketutkimuksia koskeva euroopan unionin asetus tätä varten ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kliinisestä lääketutkimuksesta jossa pääsääntöisesti säädettäisiin niistä asioista joita eu asetuksessa edellytetään ja mahdollistetaan kansallisesti säädettäviksi esityksessä ehdotetaan perustettavaksi uusi valtakunnallinen lääketieteellinen toimikunta jonka tehtävänä olisi kaikkien suomessa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten eettinen arviointi muutoksen yhteydessä nykyinen valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta lakkaisi toimimasta nykyisessä muodossaan lisäksi laissa säädettäisiin muun muassa kliinistä lääketutkimusta koskevan hakemuksen arvioinnista tietoon perustuvasta suostumuksesta ja lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen toimivallasta asetuksen salliman kansallisen liikkumavaran mukaisesti arvoisa herra puhemies milloin voisikaan olla niin tärkeä hetki keskustella kliinisestä lääketutkimuksesta kuin tänään koronavirusepidemia on erittäin hyvä esimerkki kuinka kriittinen osa terveydenhuoltoa ja yhteiskunnan toimivuutta rokotteet ja lääkkeet ovat uusia rokotteita ja uusia hoitoja tulee jatkuvasti kehittää sairauksien voittamiseksi arvoisa puhemies kliinisellä lääketutkimuksella tarkoitetaan ihmiseen kohdistuvaa interventiotutkimusta jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä tai lääkkeen imeytymistä jakautumista aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä olemme juuri kuulleet että koronavirusinfektioon ole rokotetta mutta muun muassa amerikassa on juuri eilen kerrottu että siellä on aloitettu

kliiniset kokeet liittyen rokotuksen kehittämiseen neljäkymmentäviisi tervettä aikuista on saanut testilääkkeen ja toivotaan ja odotetaan että mahdollisesti rokotus koronavirukseen mahdollisimman pian kehitettäisiin kliininen tutkimus on erittäin kallista ja siksi onkin tärkeää että teemme kaikkemme että se olisi mahdollista tämän lain tarkoituksena on että suomi pysyy myös kliinistä lääketutkimusta houkuttelevana maana hallinnollisissa prosesseissa on tarkoituksenmukaista pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön ja siten tehokkuuteen ja resurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön tässä laissa esitetään perustettavaksi uusi valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta mitä ihmettä se eettisyys oikein on kliinisessä tutkimuksessa sillä suojellaan tutkimukseen osallistuvien oikeuksia ja terveyttä tutkittavalla on oikeus päättää vapaaehtoisesti saatuaan ymmärrettävän selostuksen tutkimuksesta tutkijalla taas on keskeinen asema tiedon välittämisessä ja tutkittavan oikeuksien kunnioittamisessa kliiniseen tutkimukseen liittyy aina riskejä odottamattomia haittoja ja vaaroja on erittäin tärkeää määritellä tutkimuksen tavat tavoitteet menetelmät ja rajat joilla suojellaan tutkimukseen osallistuvien koskemattomuutta oikeuksia ja terveyttä arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä käsitellään myös muun muassa vammaisten alaikäisten ja viisitoista vuotiaiden tilannetta ja sitä voivatko he osallistua tutkimukseen tätä lakiesitystä on täydennetty siltä osin että siellä on huomioitu paremmin lausuntokierroksen jälkeen ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus arvoisa puhemies jotakin pohdittavaa tässä esityksessä on ja varmasti sitten siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun kuulemme asiantuntijoita olemme myös paremmin perillä keskeisiä potentiaalisia haasteita ja ongelmakohtia näkisin olevan eu sääntelystä johtuva hallinnollinen taakka ja valtakunnallisen valtakunnallisen eettistä arviointia suorittavan toimikunnan riittävä resursointi sähköisen suostumuksen käytännön toteutus suostumuksen antaminen alaikäisen tai vajaavaltaisen puolesta

ja myös tämä varmasti nousee siellä keskusteluissa esille pidän erittäin tärkeänä että puhumme myös ja siitä että yhä useampi ihminen maailmassa saisi lääkkeen silloin kun sen aika on toivon todella että mahdollisimman pian myös nämä amerikassa tehtävät tutkimukset osoittavat tulosta ja saamme myös

että kahden hyvän kollegan pitämä puheenvuoro vai sanonko kahden kollegan pitämä hyvä puheenvuoro kummin vaan molemmat olivat täyttä asiaa tässä yhteydessä ajattelin itse olla lyhytsanainen koska meillä on varmaan suurin mielenkiinto tällä hetkellä näissä lähiajan haasteissa mutta tämä on erittäin tärkeä kokonaisuus ja kun minulla on kädessäni tämä paperiversio niin siinä on lähemmäs kolmesataa sivua hallituksen esitystä mehän muutamme nyt merkittävällä tavalla lakia lääketieteellisestä tutkimuksesta joka on parikymmentä vuotta vanha siihen on tosin tehty matkan varrella useita muutoksia ja säädämme kokonaan uuden lain kliinisistä lääketutkimuksista ja sitten tällä on heijastusvaikutuksia lääkelakiin rikoslakiin tässä laissa kliinisistä lääketutkimuksistahan on kysymys eu direktiivin toimeenpanosta kiinnitän lyhyesti huomiota viiteen kohtaan tässä ensimmäinen liittyy yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen siis mitkä ovat yksilön oikeudet jotka tietysti aina ovat primaarit mutta sitten on myös yhteisön hyöty joka kuitenkin viime kädessä palvelee kaikkia yksilöitä sitä tässä on pyritty säätämään toinen asia on tietoon perustuva suostumus josta englanninkielisesti käytetään termiä informed consent tässä edustaja juvonen viittasi esimerkiksi uutislähteistä kuultuun rokotetutkimukseen esimerkiksi sellaisessahan juuri suostuneiden hyvin tietoinen suostumus siitä mihin he ovat lähteneet mukaan jos ovat sellaiseen lähteneet tämä on tärkeä kysymys kolmas asia on eettiset toimikunnat sekä siis valtakunnallinen ohjaus tässä tähän astihan meillä on ollut yhdeksän erikoissairaanhoidossa olevaa eli yliopistosairaaloissa olevaa eettistä toimikuntaa joista viisi on ollut husissa ja sitten pienemmissä yliopistosairaaloissa on ollut yksi kussakin nehän ovat käsitelleet mittavan määrän näitä tutkimuslupia ja tutkimussuunnitelmia näin itse omassa työssäni että se oli erittäin työläs ja paljon resursseja vaativa mutta todella tärkeä asia

kansantalouteemme merkittävästi lisää hyötyjä kun saamme nämä asiat kuntoon tämä tulee varmasti saamaan huolellisen ja perustellun käsittelyn käsittelyn valiokunnissa ja kiitän hallitusta siitä että tämä lakiesitys on annettu

arvoisa puhemies tässä esityksessä siis ehdotetaan perustettavaksi uusi valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta jonka tehtävänä olisi kaikkien suomessa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten eettinen arviointi lisäksi laissa säädettäisiin muun muassa kliinistä lääketutkimusta koskevan hakemuksen arvioinnista tietoon perustuvasta suostumuksesta ja lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen eli fimean toimivallasta asetuksen salliman kansallisen liikkumavaran mukaisesti kuten täällä on tuotu näissä hyvissä puheenvuoroissa esille niin niin eu asetushan tässä vaikuttaa hyvin paljon niin että joudumme meidän nykyistä lainsäädäntöämme muokkaamaan kaiken kaikkiaan pidän hyvänä sitä että me nyt keskustelemme jälleen kerran täällä eduskunnassakin tästä lääketutkimuksesta aivan kuten täällä edustajat totesivat niin tällä hetkellä kun meillä on pandemia käsillä me tarvitsemme lääkkeitä lääkkeet kehittyvät koko ajan saadaan entistä parempia lääkkeitä personalisoituja lääkehoitoja ja sitä vaikuttavuutta saadaan lisättyä mutta ne pitää aina tietysti testata pitää tutkia suomella on valtavan hyvä osaaminen lääketutkimuksesta ja meillä on myös hyvä maine me olemme hyvin faktoihin perustuvia ja meillä on myöskin eettisesti korkea moraali näiden näiden tutkimusten hoitamisessa ja nyt kun vielä toimeenpannaan tämä lainsäädäntö niin se luottamus entisestäänkin lisääntyy arvelen että se on meille myös tällainen terveysteknologinen ja ja myöskin eräänlainen vientituote tulevaisuudessa kiitos

arvoisa puhemies tämän laajan lakiesityksen tavoitteena on yhteensovittaa kliinisten lääketutkimusten käytänteitä esimerkiksi arviointimenettelyihin ja tutkittavien asemaan liittyen kuten todettua esitys pohjautuu vuonna kaksituhattaneljätoista voimaan astuneeseen eu asetukseen ja suurin muutos suomalaisessa lainsäädännössä liittyy eettiseen arviointiin eettinen arviointi keskitetään laissa valtakunnallisesti uuteen toimikuntaan mutta fimea suorittaisi tieteellisen arvion kuten tähänkin saakka arvoisa puhemies eettisen arvioinnin ja käytänteiden yhdenmukaistaminen on toivottavaa niin eun tasolla kuin kansallisestikin tämä on tärkeää paitsi tutkittavan ihmisen yksityisyydensuojan ja oikeusturvan kannalta myös omiaan varmistamaan että lääketieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan erittäin korkeaa tutkimusetiikkaa ja että nämä eettiset pelisäännöt ovat selkeät tutkimustyön kaikille osapuolille

lääketieteellinen ja nimenomaan kliininen lääketutkimus on yksi tärkeä osa meidän ja sairaanhoitoamme ja nimenomaan meidän menestyksekästä potilaiden hoitamista on kyse eettisestä arvioinnista tulevaisuusvaliokunnassa niin viime kaudella kuin tälläkin kaudella olemme paljon jo keskustelleet myös tämän kauden puitteissa eettisistä kysymyksistä meidän teknologian ja tieteen nopea eteenpäin meneminen nostattaa monia kysymyksiä esiin ja tuntuu että on entistä tärkeämpää arvioida meidän

toimeen pantavia asioita nimenomaan eettisestä näkökulmasta edeltävät kansanedustajat kollegat ovat nostaneet erittäin ansiokkaasti tämän lakiesityksen sisältöä esiin mutta niiden lisäksi nostaisin täältä myös sen että tässähän pyritään myös täsmentämään alueellisia eettisiä toimikuntia koskevia säännöksiä näkisin että se on erittäin tärkeää ei vain valtakunnallisesti vaan myös alueellisesti sen lisäksi tässä muutettaisiin myös menettelyä siitä miten toimeksiantajalla olisi mahdollisuus hakea alueellisen eettisen toimikunnan antamaan

kielteiseen lausuntoon muutosta tämän näkisin myös erittäin tärkeänä tämän hallituksen esityksen sisältönä sen lisäksi kun me teemme lääketieteellistä ja lääketutkimusta siinä nimenomaan tutkimuslääkkeet niiden valmistus ja maahantuonti ovat tärkeässä osassa ja tämä esitys sisältää myös säädöksiä niistä itse toivoisin että nyt sosiaali ja terveysvaliokunta kun tarttuu tämän hallituksen esityksen todella lähes kolmesataa sivuisen esityksen läpikäyntiin niin todella siellä huolella kuultaisiin asiantuntijoita ja sanoisinko ehkä tarvittaessa tiukastikin otettaisiin kantaa sitten siihen mitkä todella ovat ne eettisen kliinisen lääketutkimuksen rajat myös huomioiden sen että kehitys ja teknologia menevät nopeasti eteenpäin siinä missä teknologia ja tutkimus mahdollistavat paljon asioita mahdollistavat paljon hyvää meidän tulevaisuuteen siellä on myös tiettyjä riskitekijöitä toivoisin että ne myös kriittisesti huolella arvioitaisiin kiitokset hallitukselle tästä esityksestä
arvoisa herra puhemies kiinnitän huomiota tämän lainsäädännön yhteydessä lasten asemaan toivon että valiokunta huomioisi nämä lasten oikeudet kliinisessä lääketutkimuksessa ja sitä koskevassa lainsäädännössä lääketieteellinen tutkimus lasten terveyksistä ja ja sairauksista ja niiden hoidosta on välttämätöntä koska lasten sekä fyysiset ominaisuudet että sairauksien kirjo ja esimerkiksi lääkkeiden vaikutus poikkeavat aikuisten vastaavasta sen takia on tietenkin välttämätöntä että myös lasten kohdalla voidaan tätä kliinistä tutkimusta tehdä tässä esityksessä säilyisi nykylainsäädännön perusratkaisu jonka viisitoista vuotta täyttänyt voi antaa itsenäisen suostumuksen tiettyihin tutkimuksiin mutta tämäkään ikäraja ei olisi tässä ehdoton eli siihen tulisi tiettyjä poikkeuksia esimerkiksi henkilön kehitystasosta riippuen sitten kuultaisiin huoltajan näkemyksiä vanhempien lasten kohdalla lapsen oikeuksien komitea on suositellut että sopimusvaltiot eivät lainsäädännössään ottaisi käyttöön ikärajoja jotka jollain tavalla rajoittavat lapsen oikeutta tulla kuulluksi häneen vaikuttavissa asioissa ja vuonna kaksituhattayksitoista komitea suositteli suomea poistamaan ikärajat kansallisesta lainsäädännöstä kuitenkin tälle ikärajalle joka meillä on ollut käytössä ja joka edelleenkin nyt ehdotetaan käyttöön on on omat merkittävät perustelunsa esimerkiksi tämä ikäraja on hyödyllinen erityisesti tutkimusta tekevien tahojen kannalta koska se luo oi keusvarmuutta eurooppalaisesti yleisempi on sellainen ratkaisu jossa kliinisessä lääketutkimuksessa kahdeksantoista vuotiaaksi asti tarvitaan aina huoltajan suostumus tutkimukseen ja tätäkin on tietysti hyvä pohtia toivonkin että valiokunnassa vielä käydään tämä läpi ja pohditaan tämä alaikäisiä koskeva ikärajakysymys lasten osallistumiseen lääketieteelliseen tutkimukseen liittyy vielä aikuisia enemmän näitä eettisesti hankalia seikkoja ja silloin erityisesti näillä eettisillä toimikunnilla on erittäin tärkeä rooli ja on tärkeää että siellä on niitä asiantuntijoita jotka ovat perehtyneet lasten lääketieteen ja hoitotieteen

on lämpimästi tervetullut jo käytetyt hyvät puheenvuorot nostivat esille sen että tämä lakiesitys on huolella käsiteltävä ja erityisesti nämä eettiset näkökohdat täällä ovat nousseet lasten oikeudet vammaisten oikeudet ja myöskin tutkijoiden asema täällä ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja laiho nosti hyviä näkemyksiä esille tutkimushan on on huomisen hyvää hoitoa ja pidän hyvänä että marinin hallitus jatkaa sitä työtä mitä sipilän hallitus teki eli terveysalan kasvustrategia viedään eteenpäin se on mahdollisuus samalla parantaa kansanterveyttä ja

kun puhutaan tutkimuksista niin ei voi olla puhumatta tutkimuksen määrärahoista ja ja totean tässä että eduskunta on tehnyt paljon työtä edellisellä eduskuntakaudella ja sitä ennen että nuo vtr rahat kliinisen terveydenhuollon tutkimuksen määrärahat jotka ovat romahtaneet hallituksesta riippumatta sadasta miljoonasta tultiin lähes viiteentoista miljoonaan niin niin tuota työtä pitäisi jatkaa esitän huoleni siitä että tämän vuoden valtion talousarviossa tultiin jo taas alaspäin eli eli vahvasti kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee sitä että saisimme tutkimusmäärärahat nousuun ja erityisesti lääketieteellisen tutkimuksen terveydenhuollon tutkimuksen osalta tämä on on tärkeää puhemies kun vielä puhutaan tutkimuksesta niin suuri osa ihmisten taudin uhkista on eläinperäisiä kun tällä hetkellä maailmalla

iso leikkausuhka ja vetoan myöskin tässä siihen että saataisiin turvattua eläinlääketieteellisen tiedekunnan määrärahat ja sitä kautta sitten tuon laitoksen tutkimus ja ja eläinlääkäreiden koulutus mutta kannatan tätä lakiesitystä ja ja sitä todella huolella on on käsiteltävä ja haluan vielä ihan lopuksi alleviivata niitä eettisiä näkökulmia jotka on huolella käytävä läpi on tärkeää että suomalaiset luottavat tutkimukseen osallistuvat tutkimukseen meillä on aina arvostettu tutkimusta ja ihmiset ovat halunneet myöskin siinä olla mukana siksi tämä eettinen näkökulma on hyvin

arvoisa herra puhemies näissä monissa aiemmissa ansiokkaissa puheenvuoroissa on käsitelty tämän lakiesityksen sisältöä ja edustaja sarkomaa erittäin ansiokkaasti nosti esiin myös tämän rahoituksen tärkeyden ja kuinka paljon sitä on on yritetty myös aiempina vaalikausina parantaa minä haluaisin nostaa esiin muutamia käytännön hyötyjä mitä kliinisellä lääketutkimuksella on nimittäin kun yliopistosairaaloissa tehdään tutkimusta niin aina on etuna se että uusi tietämys näiden lääkkeiden vaikutusmekanismeista ja tehosta

mahdollistaa uusien hoitokäytäntöjen ja lääkkeiden nopean käyttöönoton aiemmista muistiinpanoistani valtiovarainvaliokunnan jäsenenä löysin että vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattaviisitoista suomessa oli saatu yli seitsemänsataa erilaista kehitysharppausta taudinmääritykseen tai taudinhoitoon koska kliininen lääketutkimus on olennainen osa potilaan hoitoa vaikka osa tehdäänkin kammioissa kuitenkin se on on elimellinen osa sitä sitä päivittäistä elämää sairaaloissa edustaja risikko omassa puheenvuorossaan nosti esiin suomalaisen osaamisen lääketieteellisen osaamisen hyvän maineen maailmalla se on se on aivan totta kun me mietimme lääketutkimusta lääkekehitystä ja ja vielä terveysteknologiaa laajemmaltikin meillä on siinä aivan valtavaa vientipotentiaalia ja ja yksi asia millä perustelen tämän vientipotentiaalimme on meidän ekosysteemimme meillä eri toimijat puhaltavat yhteen hiileen aiemmissa puheenvuoroissa mainittiin siitä että suomalaiset suhtautuvat tutkimukseen hyvin hyvin myönteisesti ja ja sitten vielä että meillä tutkijoilla on korkea moraali ja meillä on on biopankkilaki ja meidän rekisterit ovat kunnossa on aivan selvää että terveysalan pitää olla suomelle strateginen valinta ja siksi tämä tämä asetus ja kaikki lainsäädäntö mitä siihen liittyy on erittäin hyvää ja kannatettavaa
arvoisa puhemies ei tiennyt lainsäätäjä työtä aloittaessaan miten ajankohtaiseen vaiheeseen lakipaketti kliinisestä lääketutkimuksesta tulee tässä koronan velloessa ympärillä koronakin on osoittanut että on hyvin tärkeää että lääketieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan korkeaa tutkimusetiikkaa ja eettiset pelisäännöt ovat tutkimuksen tekijöille siihen osallistuville ja eettistä arviointia tekeville selkeät samoin tietojen käytön on oltava selkeästi säädeltyä ja turvattava esimerkiksi ihmisten yksityisyyden suoja tässä keskustelussa on hyvin nostettu esiin vanhukset vammaiset ja hyvin nuoret ihmiset joiden yksityisyydensuojan pitää olla turvattu kaikissa olosuhteissa hyvä että eettistä arviointia yhdenmukaistetaan paitsi kansallisesti myös eu tasolla sillä eu portaali arvioinneista antaa tutkimusyhteisölle entistä paremman mahdollisuuden keskinäiseen yhteistyöhön jota tarvitaan globaalien uhkien kuten nyt vaikka koronaviruksen torjumiseksi on tärkeää että eduskunta käy keskustelua tutkimuseettisistä lähtökohdista senkin takia että tällä hallituskaudella annetaan vielä hallitusohjelman mukaisesti biopankki ja genomilaki eli näihin aiheisiin palataan vielä monta kertaa

herra puhemies suomalainen osaaminen on huippulaadukasta ja olemme maailmalla siitä tunnettuja puhumme sitten lääketutkimuksesta syöpätutkimuksesta tai terveysteknologiasta siinä me johdamme ja jatkakaamme sillä tiellä lääkkeiden kehitystyö on hyvin monivaiheista ja jotta uusia lääkkeitä ja lääkemuotoja voidaan tuottaa potilaille tarvitaan erilaisia kokeita ennen ihmisiin kohdistuvia tutkimuksia tehdään uusille lääkkeille usein myös prekliinisiä tutkimuksia mikä tarkoittaa ei kliinistä eli silloin me puhumme myös eläinkokeista toki nyt näitä vaihtoehtoisia erilaisia tutkimusmenetelmiä kehitetään ja kliiniset kokeet perustuvat aina ihmisen vapaaehtoisuuteen osallistua tällaiseen tutkimukseen täällä on nostettu ja tämä lakiesitys nostaa eettisyyden yhteen keskiöön ja aivan varmasti sosiaali ja terveysvaliokunnassa tästä keskustelemme paljon ja kuulemme asiantuntijoita muun muassa lain merkityksestä lapsille ja alaikäisille lakiesityksessähän kerrotaan muun muassa että viisitoista vuotta täyttänyt voi päättää että osallistuu kliiniseen tutkimukseen tästä tutkimuksesta on tosin ilmoitettava vanhemmille jos ei ole perustelua kieltää tätä ilmoitusta mutta viisitoista vuotta täyttänyt voi päättää että osallistuu vain sellaiseen tutkimukseen josta josta koituu selkeää hyötyä kyseisen alaikäisen terveydelle ja josta ei koidu riskejä tai rasituksia eli hyödyt ovat riskejä ja rasituksia suuremmat mutta siitä huolimatta on erittäin tärkeää että me puhumme alaikäisten ja vammaisten oikeuksista ja täällä nousivat myös ikääntyneet ihmiset jotka tietysti hyvin usein omassa arjessaan ovat monien lääkkeiden käyttäjiä ja sillä tavalla kohtaavat muun muassa näitä erilaisia ongelmia liittyen lääkkeisiin eettiset periaatteet on tärkeä muistaa niin lääketutkimuksessa kuin siinä siinä itse hoitotyössä se kannattelee meitä se että teemme työmme eettisesti ja hyvin ja noudatamme niitä periaatteita ja pidän erittäin hyvänä että valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta on myös tämän lakiesityksen taustalla

käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää paitsi hallitusta esityksestä myös kaikkia meillä suomessa toimivia tutkijoita ja sen lisäksi myös meidän vapaaehtoisia jotka osallistuvat lääketutkimukseen suomessahan on aika poikkeava tilanne moneen muuhun maahan verrattuna siinä mielessä että yleensä suomalaiset ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja osallistuneet aivan vapaaehtoisesti ja ja ilmaiseksi ja se on suuresti kunnioitettava ja hatunnoston arvoinen asia

liittyy myös rikoslakiin ja jos aiemminkin suomessa on ollut varsin turvallista osallistua lääketutkimuksiin niin tässä hallituksen esityksessä vielä täsmennetään sitä jos tulee esille tahallista tekoa ja törkeää huolimattomuutta sellaista mikä voisi vaarantaa hengen tai tai lääketutkimukseen osallistuvan terveyden niin niin siitä seuraamukset tulevat ja ne ovat merkittyinä ja niitä tarkennetaan myös rikoslaissa suomen tutkimus on kansainvälisesti arvostettua tuolla maailmalla kun konferensseissa liikumme suomessa tehtävä tutkimustyö on laadukasta ja se on korkeatasoista itsekin kahteen kansainväliseen tutkimukseen aikanaan osallistuneena on ollut ilo olla nimenomaan suomessa tutkimuksessa mukana haluaisin nostaa esille myös sen kysymyksen että kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämä on käsittelyssä näitä säädöksiä ja eettistä arviointia kaikkia näitä proseduureja siellä arvioitte niin miettisitte tätä prosessia myös tutkijan näkökulmasta siinä mielessä että että prosessi ei menisi liian pitkäksi ja monimutkaiseksi koska koska silloin saattaa olla että kaikkien muiden velvoitteiden

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

herra puhemies nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on perusteltu ja niin kuin täällä hallituksen esityksessä myös tuodaan esille liikenne ja viestintävaliokunta mietinnössään on ottanut siihen positiivisen kannan ja näkeekin että nyt toimitettavat lisäykset joita tällä ehdotuksella tuodaan ovat tarpeellisia ja perusviestin jos siitä lukee niin se on kuitenkin se että tällä edelleen kehitetään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta joten olisi jotenkin hankalaa olla asioista eri mieltä erityisesti tässä on puntaroitu näiden pitkien hct rekkojen liikennöintiä ja oikeastaan hallituksen esityksen sisällä on

jotka kyllä puolustavat sitä aikanaan aika paljon kritisoitua uudistusta jolla nämä isot rekat tulivat teillemme toki edelleenkin on niitä asioita että meillä on painokuormitettuja siltoja joissa näillä isoilla autoilla emme voi kuorman vuoksi liikennöidä mutta asiat kehittyvät ja tällä on kuitenkin oletettavia hyötyjä joissakin kappale tavara ja elintarvikekuljetuksissa ollaan päästy sadan miljoonan kilometrin säästöihin ja polttoainetta on pysytty myös säästämään jos ollaan valittu oikea moottorikoko eli kaiken kaikkiaan tässä nyt on jo päästy seuraamaan tätä mutta edelleen nyt halutaan että näitä turvallisuusominaisuuksia pohditaan jatkossakin ja sen takia ne asetuksessa sääntelyn sääntelyn piirissä jolloin pystytään tekemään nopeita ja toimivia ratkaisuja tässä on myös näihin raskaisiin isoihin moottorikelkkoihin otettu kantaa ja uskonkin täällä puheenvuorolistalla oli ainakin hetki sitten edustaja auton puheenvuoropyyntö että hän tuo esille sen että nyt tässä kohtaa koronaviruksen jyllätessä tietysti on vaikeuksissa niin toivotaan kun tästä toivutaan että tämä uusi kelkkamalli mikä sinne reiteille on tuotu mukaan mahdollistaa sitten matkailun nopeamman palautumisen ja näitten safarien ja muiden kannattavan liiketoiminnan mutta tässä vaiheessa on pakko todeta ryöstää arvoisa puhemies hieman toisille raiteille keskustelimme tuossa edustaja ronkaisen kanssa siitä että jotakin meillä on vielä tehtävänä ja se on se että jatkossa kun ihminen saa ajokortin niin se toimisi myös henkilökorttina sitä toivotaan ja katsotaan riittävätkö meidän voimat kerätä tähän sata nimeä kun tämmöinen lakialoite tehdään

arvoisa puhemies tieliikennelaki on tietysti valtavan tärkeä laki meille suomalaisille jokainen suomalainen ei nyt ehkä aivan päivittäin mutta varmasti viikoittain on tavalla tai toisella tien päällä ja liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus on tietysti meille tärkeää tietysti myös kaikki hyödykkeet ruuasta

sinänsä aivan perusteltuja esityksiä mutta on pari näkökulmaa jotka eivät ole tulleet tieliikennelain alkuperäisessä uudistuksessa tai tässä niin sanotussa korjaussarjassa riittävän hyvin huomioiduiksi ja nämä asiat tulee varmistaa sitten aikanaan valiokuntakäsittelyn yhteydessä toinen liittyy moottorikelkkareitin määritelmään moottorikelkkareitti tulee lähtökohtaisesti varata moottorikelkkailulle ei muille ajoneuvoille mutta tietysti lainsäädännöllä pitää varata mahdollisuus että kun ajatellaan vaikkapa enontekiötä suurtunturialueena niin siellä voidaan sitten moottorikelkkareitille lisäkyltittämällä luoda mahdollisuus siellä voidaan reittiä ajaa vaikkapa koiravaljakolla olosuhteissa joissa näkyvyys on hyvä ja minkäänlaisia törmäyksen vaaroja ei ole mutta koiravaljakot tai porosafarit ja moottorikelkat eivät sovi samoille reiteille vaikkapa rovaniemen kaupungin tai muiden tiiviiden matkailukeskusten ympäristöön joten tässä mielessä turvallisuuden varmistamiseksi pitää vielä valiokunnan katsoa tarkkaan tätä lakimuutosta toinen myös pieni näkökulma mutta moottorikelkkailun ja turvallisuuden kannalta todella tärkeä liittyy kypärän käyttöön meille aikuisille ihmisille tietysti pitää olla standardoitu ja hyvä kypärä aina kun olemme

ja varsinkin lasten kypäränkäytössä reessä täytyy pystyä joustamaan niin että niin sanottu laskettelukypärä joka on lapsen niskalle lapsen ruumiinrakenteelle sopiva suojavaruste kelkkailuun puhutaan siis pienestä lapsesta pikkukoululaisesta alle kymmenen vuotiaasta lapsesta pitää voida sallia jotta turvallinen kelkkailu turvallinen kelkkailukulttuuri on tulevaisuudessa mahdollista ymmärrän että tämä ei ehkä kaikissa vaalipiireissä ole aivan se pakan päällimmäinen kysymys mutta tähän aikaan vuodesta lapin vaalipiirissä tämä on todella konkreettinen arjen turvallisuuteen liittyvä kysymys toivon todella valiokunnalta ymmärrystä siinä vaiheessa kun valiokunta pääsee tätä asiaa käsittelemään että tätä näkökulmaa myöskin asiantuntijoilta kysytte ja tarvittaessa teette näitä arjen muutoksia arvoisa
arvoisa herra puhemies viime eduskuntakaudella päätetty tieliikennelaki tulee voimaan ensimmäinen kuudetta tänä vuonna ja nyt lähetekeskustelussa olevalla hallituksen esityksellä päivitetään ja oikeastaan huomioidaan tuon lain hyväksymisen jälkeen tulleita uusia asioita tehdään tavallaan korjaussarja tuohon jo päätettyyn tieliikennelakiin hallitus muun muassa esittää että liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutettu virastouudistus tieliikennekäyttöön hyväksytyt hct ajoneuvoyhdistelmät ja raskaita moottorikelkkoja koskevat jo hyväksytyt säännökset sisällytetään uuteen tieliikennelakiin elikkä ne tuodaan lain tasolle myöskin myös parkkikiekon käyttövelvollisuutta ja siihen liittyvää pysäköintiajan laskentaa esitetään tarkennettavaksi jotta se on yksiselitteistä tieliikennelakiin myös muutosta jolla uusien pyöräteiden kaksisuuntaisuutta osoittavien liikennemerkkien asettamiselle säädettäisiin seitsemän vuoden siirtymäaika tällä muutoksella halutaan helpottaa tienpitäjille merkinnöistä aiheutuvaa taloudellista rasitetta ja lisäksi halutaan antaa aikaa laadukkaiden pyöräilyreittien suunnitteluun ja toteuttamiseen korjauspaketin tavoitteet ovat erittäin kannatettavia sillä uusi tieliikennelaki tämän hallituksen esityksen mukaisine muutoksineen edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta kuten edellisissä puheenvuoroissakin on tullut jo esille se myös vähentää liikenteen säännösten kokonaismäärää ja keventää hallinnollista taakkaa tietysti ministeriössä on tätä lakipakettia tätä hallituksen esitystä tehty myöskin kiireellä koska tämä uusi tieliikennelaki on astumassa voimaan ensimmäinen kuudetta ja on toivottu että tämä korjaussarja korjauspaketti saataisiin samaan aikaan myöskin tähän uuteen lakiin sisälle ja sen takia halutaan viedä tätä ripeästi eteenpäin tähän varmaan jää näitä muutamia asioita niin kuin edustaja auttokin toi esille muun muassa moottorikelkkareittien monikäyttö siitä on käyty paljon keskustelua samoin lasten kypäränkäyttö eli minkälainen kypärä pitää olla siellä moottorikelkan kyydissä on myöskin esitetty useita muutoksia traktoreiden ja niiden yhdistelmien päämittoihin ministeriö on myöskin

on perustellut miksi näitä kaikkia ei ole tässä lakiesityksessä huomioitu eli aikataulullisista syistä että niitä ei ole ehditty uskon että liikenne ja viestintävaliokunta omassa käsittelyssään perehtyy näihin asioihin ja tarvittaessa sitten tehdään täsmennyksiä

juuri sopivasti tähän saliin tulin ja varmaan täällä on käytetty jo hyviä puheenvuoroja mutta liikenne ja viestintävaliokunnassa tänäänhän käsiteltiin tätä asiaa ja aikataulu saattaa vähän venyä sattuneesta syystä ja se suotakoon tietysti henkilökohtainen mielipide onko se tieliikennelakikaan ensimmäinen kuudetta tultava voimaan tässä tilanteessa sitä voidaan katsoa yksi asia minkä ottaisin esille mikä on mainittu tässä niin sanotussa korjaussarjassa on moottorikelkat etenkin näinä aikoina nyt pitää tarkasti kuunnella yrittäjiä mitä mieltä he ovat asiasta yrittäjiltähän on tullut huolenaihe huolenaihe tuolta pohjoisen suunnasta ei nyt enää etelää koske mutta pohjoisen suunnasta moottorikelkkareiteistä niiden merkitsemisestä se käännettäessä toisinpäin elikkä silloin kun joku on kielletty se merkittäisiin eikä niin että vain nämä sallitut pitää merkitä siitä tulee aikamoinen työmäärä ja vaikka täällä etelässä elän ja asun niin olen tutustunut lapin olosuhteisiin siellä on hyvin monenlaisia olosuhteita voi ilman muuta tehdä harkinnan mukaan muutoksia mutta järkevästi ja vähillä kustannuksilla samoin moottorikelkkailussa käytettävät kypärät sehän on loistava asia että niitä käytetään mutta huolenaihe ovat lapset että tuleeko tässä nyt käymään niin kun vaaditaan liian järeitä kypäriä aivan pieniltä lapsilta painavia kypäriä että he eivät käytä niitä ollenkaan onko nyt kuitenkin parempi että olisi vaikka laskettelukypärä sitten päässä moottorikelkan kyydissä tai reen kyydissä nämä ovat tämmöisiä asioita joita meidän pitää vakavasti valiokunnassa kyllä käsitellä ja miettiä ja pohtia koska nämä ovat yrittäjien viestejä ja nämä koskettavat ihan perheitäkin jotka moottorikelkkailua tuolla pohjoisessa harrastavat se ei ole pelkästään yrittäjien huolenaihe vaan ihan perheiden huolenaihe ja heitä on etenkin nyt tässä tilanteessa kuunneltava tarkasti

vielä kun se tuleva syksy ja talvi tulee kun tämä taloustilanne ehkä ei valitettavasti tässä nyt kovin kummoisesti parane jotta olemme tilanteessa jossa turvataan myös yrittäjien mahdollisuus toimia siellä pohjoisessa sekä perheiden mahdollisuus turvalliseen

niin sanotussa korjaussarjassa on on keskeisenä teemana näiden hct rekkojen osalta ollut varmaankin kuljetustehokkuuden lisääminen tuonne tieliikenteeseen saadaan kumipyörille huomattavasti enempi tavaraa yhden rekan kyytiin ja sillä lailla tätä kuljetustehokkuutta lisätään huomattavasti tähän samaan henkeen on kumminkin jäänyt puutteita tässä hallituksen esityksessä vaikka esitys on monessa mielessä hyvä ja tämä tämä parantaa tätä kokonaislakipakettia niin niin kuin täällä on huomioitukin tässä ovat keski pohjanmaan tuottajat ja koneyrittäjät huomioineet traktoreiden osalta yhdistelmän päämitat painot ja leveydet ja näitä ei ole ehditty tähän tähän valmisteluun ottaa mukaan aikataulukiireen vuoksi mutta kuitenkin kun tämä

hyvin pieniksi ja rakennekehityksen myötä tämä liikennetrafiikki tilalta pellolle on lisääntynyt valtavasti ja entistä enempi traktoreita kuormineen on ollut tien päällä koska nämä mitat eivät salli isompia kokonaisuuksia liikutella traktoriteknologia on kehittynyt valtavasti siellä on on tullut erilaisia tehokkaita traktoreita jarruominaisuudet ovat parantuneet painomassoja pystytään lisäämään ja koot ovat kasvaneet elikkä nykyään pelkästään perustraktori iso traktori alkaa olemaan leveämpi kuin nämä nämä mitat mitä nyt on määritelty se aiheuttaa muun muassa sen että sitten traktori on erittäin iso ja traktori erittäin hitaasti liikkuvana tieliikenteen tukkona ja siinä mielessä sujuva liikennöinti on on hankalaa näiden isojen traktorien myötä elikkä näitä nopeuksia olisi hyvä tarkistaa

agrotraceja elikkä kuorma auton ja traktorin ominaisuuksia yhdisteleviä kulkuneuvoja ei nyt ole huomioitu millään lailla ja näittenkin tarve tarve maataloustoiminnassa on lisääntynyt merkittävästi ja nämäkin olisi hyvä saada lainsäädännön piiriin ennen kuin yleistymään maatalouden käytössä elikkä toivoisin että myös näitä puutteita vielä jossakin vaiheessa saataisiin käsiteltyä niin että saataisiin näittenkin osalta nämä mitat ja painot ajanmukaisiksi että ei käytäntö kovin paljon riitele lainsäädännön kanssa

arvoisa herra puhemies tämä käsillä oleva esitys on ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä voimaan tulevan tieliikennelain korjauspaketti yllättävää tässä on se että tämä korjauspaketti sisältää jo valtavan määrän ehdotuksia uudeksi korjauspaketiksi täällä esitystekstissä todetaan monessa kohtaa että ei ole kiireen takia otettu mukaan jotain esitystä joka nähdään hyväksi siis

pistää tietysti kysymään näin että mikä välttämättömyys tällä nyt on ollut tulla näin nopeasti tänne kun heti perään pitää tulla uusi korjauspaketti ja tuleeko sen jälkeen sitten vielä kolmas korjauspaketti että eikö olisi hyötyä siitä että tehtäisiin kerralla kuntoon ja sisällytettäisiin nämä esitetyt asiantuntijoiden esittämät toiveet tähän tämä tällainen tuntuu niin kuin eduskunnan hukkakäytöltä että tuodaan korjauspaketti jossa on kaksikymmentä uutta korjauspakettitoivetta sisällä sitten itse tähän substanssiin sen verran nämä hct ajoneuvot jotka tähän uuteen lakiinkin on sisällytetty ilman velvollisuutta että valtio osallistuu näihin tienhoidon kustannuksiin jotka syntyvät näistä uusista painavista rekoista tämä tarkoittaa käytännössä sitä että ne teiden korjaukset jäävät sitten varsinkin kaupunkialueilla kunnan tehtäväksi ja tulevat kunnan kokonaan korvattavaksi

tämä lausuntopalaute on täällä kaikista mielenkiintoisin osa tätä koko lakiesitystä koska siellä näkee tämän asiantuntemuksen joka meillä on tienpitoon ja lainsäädäntöön jotenkin en voi olla hämmästelemättä sitä en tässä nyt varsinaisesti moiti hallitusta mutta kyllä meillä asiantuntijaorganisaatiot ovat sitä varten että pyritään ottamaan huomioon heidän näkemyksensä mahdollisimman kattavasti ettei tarvitse tulla korjauslakia ja kor jauslain korjauslakia ja sitten sen päällä täydennyslakia

arvoisa herra puhemies äskeisessä puheenvuorossa edustaja laukkanen kuvasi tätä korjaussarjan korjaussarjaksi tai jotenkin siihen suuntaan itse kuitenkin pidän ihan hyvänä että tieliikenteen tieliikenteen osaltakin reagoidaan mahdollisimman nopeasti jos on selvästi hoksattu jo että laissa on parantamisen varaa mikä mielestäni näkyy myös siinä että lausuntoja on annettu peräti seitsemänkymmentä kappaletta silloin on ehdottomasti tarve tälle nopeutetullekin käytännölle tietenkin lainsäädäntö olisi aina hyvä tehdä niin ettei sitä tarvitse korjata mutta kuten tiedämme mitä tulee tieliikenteeseen se ei aina ole kovin helppoa edustaja autto puhui lähinnä moottorikelkoista itse en en ole hirveän perehtynyt niihin meillä varsinais suomessa paistaa yleensä aurinko ja lunta on hyvin vähän sen sijaan tämä hct muutos tässä lakipaketissa tarkoittaa käytännössä että noin kaksitoista metristen vetoautojen kysyntä tulee nousemaan hyvinkin nopealla aikataululla ja tämä tarkoittaa sitten sitä että yhdistelmäajoneuvojen koot tulevat myös kasvamaan olen hieman huolissani tieverkon kunnosta tältä osin hallitushan on tehnyt ihan hyvän päätöksen korottaa kolmellasadalla miljoonalla pysyvää rahoitusta mitä tulee tähän meidän aika mahtavaan korjausvelkaan siitä kiitos mutta kuitenkin tieverkossa on viisitoistatuhatta siltaa ja niistä noin viisisataa on luokiteltu heikkokuntoiseksi neljälläsadalla on painorajoituksia ja nämä tässä lakipaketissa ehdotetut muutoksetkin tulevat entisestään vaikuttamaan tieverkon rasitukseen pyytäisinkin että valiokunnassa sitten myös huomioidaan siltojen osuus ja tärkeys meidän meidän maantieverkossamme otetaan huomioon myös se että pyöräteiden osuus on kasvanut merkittävästi eli ei vain tyydytä tähän hallitusohjelman kirjaukseen rahoituksen suhteen vaan huomioidaan erityisesti siltojen osuus ja painorajoitukset ja niin edelleen tämä tulee hyvin ajankohtaiseksi nyt kun yhdistelmäajoneuvojen koot tulevat joka tapauksessa kasvamaan myös tämän muutoksen kiitos

arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelussa nyt paikalla mutta ymmärtänette arvoisat edustajat että elämme poikkeuksellisia aikoja ja ministeriä tarvitaan valmistelemassa nyt näiden poikkeuksellisten aikojen tulevia esityksiä kyseessä on siis tieliikennelain korjauspaketti hallituksen esitys seitsemäntoista ja kuten täällä edellä on todettu edellinen hallitus on hyväksynyt tieliikennelain joka tulee voimaan ensimmäinen kesäkuuta kaksituhattakaksikymmentä ja uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen nyt vielä ennen sen tuloa voimaan on tieliikenteen lainsäädännössä tapahtunut muutoksia jotka on sisällytettävä uuteen lakiin samalla hallitus esittää tehtäväksi joitakin täsmennyksiä ja korjauksia jo hyväksyttyihin säännöksiin ehdotettavat muutokset ovat välttämättömät liikenne ja viestintäministeriön hallinnon alalla toteutetun virastouudistuksen jälkeen sekä hct ajoneuvoyhdistelmän ja raskaan moottorikelkan tieliikennekäyttöön hyväksymisen jälkeen näitä koskevat säännökset sisältyvät vielä hetken voimassaolevaan tieliikennelakiin ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun vuoden yhdeksänkymmentäkaksi asetukseen nämä säädökset kumoutuvat kesällä uuden tieliikennelain tullessa voimaan liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus ja raskaiden moottorikelkkojen sisällyttäminen uuteen tieliikennelakiin toteutetaan lakiteknisin muutoksin eikä esitettävällä sääntelyllä ole taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia ajoneuvoyhdistelmää on kuitenkin arvioitu esityksessä laajasti tieliikennekäyttöön hyväksymisen jälkeen noin vuoden mittaisella seurantajaksolla esimerkiksi yhdistelmien liikenneturvallisuusvaikutukset ovat olleet neutraalit ympäristövaikutukset ovat olleet jopa arvioitua paremmat yhdistelmien pienemmän polttoaineenkulutuksen vuoksi hallituksen esitysluonnoksesta annettiin lausuntokierroksella seitsemänkymmentä lausuntoa sen lisäksi että lausuttiin esitysluonnoksesta lausunnoissa ehdotettiin runsaasti muutoksia uuteen tieliikennelakiin ehdotusten ottaminen huomioon lausuntokierroksen jälkeisessä jatkovalmistelussa on on ollut aikataulusyistä hankalaa joitakin ehdotuksia on kuitenkin sisällytetty esitykseen esimerkiksi pysäköintiajan merkitsemistä koskevaa säännöstä on täsmennetty niin että aikarajoitetun pysäköintiajan tulkinta sekä tienkäyttäjälle että pysäköinninvalvojalle yksinkertaistuu myös kuntaliiton ja eräiden kuntien huoli kaksisuuntaisen pyörätien osoittamisesta aiheutuvista kuluista on otettu huomioon valmistelussa esittämällä esittämällä osoittamiseen seitsemän vuoden siirtymäaikaa tämä antaa kunnille mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan pyöräilyliikenteen pyöräilyliikenteen väylien suunnitteluun ja toteuttamiseen esityksessä on myös useita lakiteknisiä ja kielellisiä korjauksia hyvät edustajakollegat eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain tässä salissa kahdeskymmeneskuudes kesäkuuta kaksituhattakahdeksantoista uusi laki kokoaa yhteen liikenteessä käyttäytymistä koskevat säännökset kuten liikenteen yleiset periaatteet

liikennesäännöt ja ajoneuvojen käyttämistä tiellä koskevat säännöt laissa säädetään myös liikenteenohjauksesta ja liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkeistä sekä lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta laki sisältää säädösliitteen johon on koottu liikenteen ohjauslaitteet kuvineen ja selityksineen selityksineen sekä luetteloitu ajoneuvojen käyttösääntöjen päämittoja ja ajoneuvokohtaisia nopeuksia eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta piti nyt mietinnössään uutta tieliikennelakia perusteltuna ja tarpeellisena päivityksenä tämän päivän tilanteeseen ja valiokunnan mukaan kaikkia tienkäyttäjiä koskevana lakina on tärkeää että sääntely on selkeää ja vastaa nykypäivän tarpeita valiokunta myös katsoi että kokonaisuus on omiaan lisäämään lisäämään liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta arvoisa puhemies kuten täällä on todettu tämä hallituksen esitys vastaa valiokunnan toiveita ja me olemme liikenne ja viestintävaliokunnassa jo ennakoivasti aloittaneet tämän asian käsittely tieliikennelaki lienee yksi suomen luetuimmista laeista lapsesta pitäen sen sääntöihin tutustutaan

arvoisa puhemies elämme nyt erittäin haasteellisia aikoja suomessa mutta kaikki varmasti uskomme että näittenkin yli päästään pääsemme taas rakentamaan siltaa tulevaan kasvuun ja huolehtimaan siitä että suomessa työllisyys ja yrittäjyys menestyvät lapissa matkailuelinkeino on viimeisten kymmenien vuosien aikana kaksinkertaistanut volyyminsa aina jokaisen kymmenen vuoden jakson aikana ja vaikka meillä on tämmöisiä murrosvaiheita kuin mitä nytkin elämme oli aikoinaan tuhkapilvet ja muut niin tämä iso trendi ei varmasti tule muuttumaan täällä etelässä jossa olemme nytten maa on täällä voi sanoa melkeinpä nurmi vihreänä ja talvesta ei ole tietoakaan mutta samaan aikaan pohjoisessa on lähes metri lunta paikoin jopa enemmän lapin matkailun kokonaistulo on noin miljardi euroa se on hyvin myös koko suomen suomen matkailun vetovoimatekijänä siksi tässä tämän tieliikennelain voi sanoa korjauspaketin yhteydessä otan esille kaksi kysymystä jotka ovat täällä kyllä jo olleet esillä mutta jotka ovat niin merkittäviä ja tärkeitä matkailun kehittämisen näkökulmasta ja myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta erityisesti että toivon vilpittömästi että liikennevaliokunta huomioisi ne siellä käsittelyssä ja tekisi ne korjaukset joita nytten hallituksen esityksen mukaan ei ole ehditty tässä huomioida nämä kaksi asiaahan ovat se mikä täällä on ollut jo esillä eli uusi tieliikennelaki ei estäisi moottorittomia ajoneuvoja kulkemasta virallisilla moottorikelkkareiteillä voisi käydä niin että kun moottorikelkka tulee sieltä pimeässä niin samalla reitillä on joku hevosen kanssa ratsastamassa tai koiravaljakon kanssa ne ovat hyvin kapeita rännejä keliolosuhteet erittäin vaikeita pimeää hämärää saattaa sataa lunta ja se olisi hengenvaarallinen yhdistelmä tämä pitäisi erikseen jokaisen reittiosuuden osalta merkeillä kieltää muuten se olisi sallittu tämä on huono muutos jos näin mennään lähtökohtahan pitäisi olla että moottorikelkkareitit on lähtökohtaisesti tarkoitettu moottorikelkoille ja jos erikseen halutaan niin voidaan sallia että joku muukin moottoriton ajoneuvo liikkuu siellä toivon vilpittömästi että tämä korjataan ja huolehditaan siinä mielessä myös matkailun turvallisuudesta ja kaikkien moottorikelkalla ja myös niillä muilla kulkuvälineillä moottorittomilla kulkuvälineillä liikku vien turvallisuudesta toinen joka liittyy tähän pienten lasten kypärävelvollisuuteen on ollut täällä myös esillä nythän tässä on noudatettu sitä että esimerkiksi alle kaksi vuotiaille lapsille on käytetty laskettelukypärää tai vastaavaa virallisen kypärän sijaan sen takia että jos me laitamme hyvin painavan moottorikelkkakypärän pienelle lapselle yhden vuoden ikäiselle niin pienikin pysäytys on erittäin vaarallinen kun tiedämme sen kypärän painon ja ja pienen lapsen luuston joka on vielä herkkää nämä kaksi muutosta toivon vilpittömästi että korjaisitte tässä ja tämä nykyinen käytäntö joka on turvallisuuden näkökulmasta ehdottomasti parempi voisi säilyä siellä

arvoisa puhemies niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on todettu on kysymyksessä tämmöinen päivityspaketti ensimmäinen astuvaan tieliikennelakiin liittyen minäkin haluan nostaa tässä omassa puheenvuorossani esille ajoneuvoyhdistelmät jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön käyttöasetuksen muutoksella kymmenes ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista ja tässä on yksi asiakohta minkä takia täytyy tätä lakia nyt sitten uudelleen päivittää sitten täällä eivät ole vielä tulleet esille pyörätiet tai ovat tainneet jossakin puheenvuorossa tulla esille

siis meillähän on paljon kaksisuuntaisia pyöräteitä sillä tavalla että että on vielä yhdistetty kävely ja pyörätiet ja kävellään aina tietenkin ohjeitten mukaan oikeata reunaa pyörätiellä silloin kun mennään mennään eteenpäin ja taas kun tullaan niin ollaan oikeassa reunassa näitä on meillä paljon ja ja tämähän aiheuttaa nyt sitten sen että nämä täytyy merkitä sillä tavalla että tässä on kaksisuuntainen liikenne minä vain ihmettelen että mitenkähän tähän asti on pärjätty ilman että ei ole minkäännäköisiä merkkejä ollut jotenkin tuntuu että tämä on ehkä tekemällä tehtyä että saadaan sitten sitten näitä merkkejä asetella mutta tässä on kunnille erittäin merkittävä kustannuskysymys tietysti tässä nyt on helpotuksena se että on seitsemän vuoden siirtymäaika ja saattaa vielä olla niinkin että kun seitsemän vuoden siirtymäaika tulee niin tämä laki vielä ennättää muuttua tänä aikana tässä kun on kuunnellut näitä muutosesityksiä mitä mahdollisesti on tulossa niin saattaa olla hyväkin että valiokunta ottaa esille jo sitten omassa omassa mietinnössään näitä asioita ja vie eteenpäin koska se on mahdollista tietysti se valiokunnalle lisää työmäärää mutta ennenkin on tehty valiokunnassa isoja työmääriä ja on keskeneräisiä esityksiä tullut ja niitä on korjattu tietysti toivon että

arvoisa herra puhemies hallitus esittää täydennyksiä uuteen tieliikennelakiin johtuen siitä että lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja tästä syystä ensimmäinen kuudetta voimaan tulevaa tieliikennelakia joudutaan täsmentämään tässä istunnossa on nostettu monta tärkeää seikkaa esille enkä lähde niitä toistelemaan mutta muutaman sanan sanon vielä pyöräteistä vaikka edustaja piirainen ennättikin jo tuossa todeta niistä yksi uuden tieliikennelain keskeisiä muutoksia on että ensimmäinen kuudetta lähtien pyörätiet otetaan jatkossa pääsäännön mukaan yksisuuntaisiksi kuten on monissa muissa länsi euroopan maissa jo nyt kaksisuuntaisia pyöräteitä voi edelleen olla mutta jo hyväksytty tieliikennelaki velvoittaa tienpitäjän merkitsemään kaksisuuntaisen pyörätien liikennemerkin lisäkilvellä on hyvä että hallituksen esityksessä esitetään seitsemän vuoden siirtymäaikaa pyöräteiden kaksisuuntaisuuden osoittamiselle jotta tienpitäjille erityisesti kunnille mahdollistetaan riittävä aika mukaisen infran suunnitteluun ja rakentamiseen tämä on sisällytetty hallituksen esitykseen juuri siitä syystä koska lainvalmistelussa saadun tiedon mukaan kunnat eivät ole valmiita tähän muutokseen vielä tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden kannalta kaksisuuntainen pyörätie ajoradan vieressä on ongelmallinen pyöräilyn kaksisuuntaisuudesta aiheutuu risteyskohdissa turvallisuusongelmia koska risteykseen tulevan autoilijan kannalta oikealta tuleva pyöräilijä saapuu risteykseen yllättäen ajoradan muusta liikenteestä poikkeavasta suunnasta myös meillä täällä suomessa hyvin yleinen yhdistetty jalankulun ja pyörätieliikenteen väylä on erityisesti erityisesti jalankulkijoiden kokemana turvallisuudentunteen kannalta ongelmallinen näillä hallituksen tieliikennelakiin esittämillä täydennyksillä pyritään vaikuttamaan pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen ja pidän tätä erittäin tärkeänä meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa kuten valiokunnan puheenjohtajakin totesi on alkanut tämän hallituksen esityksen käsittely ja tulemme paneutumaan asiaan huolellisesti ja
vielä ajan puitteissa edustaja pitko

vaihtamaan ajatuksenkulkua saman tien toiseen teemaan tieliikennelaista tässä nyt puhuttiin ja jossain määrin ehkä koomisestikin jotkut edustajat täällä huomioivat sitä että puhumme laista joka ei ole vielä astunut voimaan ja jo saadaan heti perään eduskunnan käsittelyyn korjausesityksiä tai täydennysesityksiä tähän lakiin tässä kuitenkin kaikki ymmärtävät että tieliikenne on nopeasti kehittyvä järjestelmä ja ajassa täytyy elää ja tarkennuksia tarkennuksia pitää tehdä täällä on tuotu

tässä on syytä tarkentaa nämä ovat detaljeja kaikki kysymykset mitä nyt tässä täydentävässä esityksessä tai korjausesityksessä on itse nostaisin yhden kysymyksen sieltä esille ja se on se on pysäköintiin liittyvät huomiot siinä on kaksikin seikkaa pientä hienosäätöä tähän pysäköintikiekkojärjestelmään toinen koskee vammaistunnuksia halutaan että euroopan unionin alueella hyväksyttävät vammaistunnukset pysäköinnin osalta olisivat myöskin sovellettavissa suoraan suomeen eli ulkomaalaiset euroopan unionin järjestelmän piiristä voisivat silloin käyttää näitä niin sanottuja vammaispysäköintipaikkoja toinen kysymys liittyy pysäköintikiekkoon arvoisa puhemies te olette varmaan tietoinen siitä että satakaksikymmentäkaksi kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen siitä että ylipäätään tätä pysäköinninvalvontaa pitäisi pystyä järkevöittämään saada se vastaamaan kansalaisten oikeustajua kun siitä on tullut rahastusbisnes jolloin jolloin siinä on selkeästi suuria korjauspaineita yksi pieni korjauspainehan siellä on se että tämä lainsäädäntökään ei ole selkeätä kysymys on esimerkiksi siitä että jos on neljän tunnin mahdollisuus pysäköintikiekolla pysäköidä autonsa pysäköintikiekkoa vaaditaan kello kahdeksana viiva kuutenatoista välisenä aikana niin mitä tapahtuu jos autonsa parkkeeraa kello viisitoista ja laittaa sen lähtöajan mikä on se aika siinä jos jos seuraavana päivänä se sama auto on vielä siellä seurataanko kello yhteentoista vai kello kahteentoista sitä sitä pysäköintiaikaa onko se sallittua tässä on eri kunnissa eri kaupungeissa aivan eri käytännöt aivan eri käytännöt ja siinä mielessä me kansalaiset emme ole edes yhdenvertaisia samaa lainsäädäntöä sovelletaan mutta tulkinta on erilainen tällaisia ristiriitaisuuksia kun on tässä pysäköintijärjestelmässä niin on hyvä että niihin nyt kiinnitetään huomiota ja muun muassa tämä kohta halutaan korjata jos ymmärrän oikein tuon hallituksen esityksen luulen ymmärtäväni oikein niin ajatuksena on se että jos kello viisitoista on pysäköinyt edellisenä päivänä niin se neljän tunnin jakso aletaan laskemaan uudestaan siitä kello kahdeksasta jos auto on siinä samalla paikalla seuraavanakin päivänä mikä on rationaalista ja järkevää siltä osin arvoisa puhemies minä toivoisin että se lakialoite jonka kuitenkin eduskunnan enemmistö kansanedustajista on allekirjoittanut otettaisiin myöskin vakavasti tässä prosessissa ja mahdollisesti jopa tämän tieliikennelain käsittelyn yhteydessä siihenkin tehtäisiin sopivat viittaukset

arvoisa puhemies ärade talman todella hienoa että on tullut monta esimerkkiä hyvistä asioista jotka tulevat tähän uuteen tieliikennelakiin ne on nostettu aikaisemmin esille haluaisin itse nostaa kaksi asiaa esille tämä koskee hct ajoneuvoyhdistelmiä ja niiden säännöksiä jotka ajettaisiin uuteen tieliikennelakiin ja tämä on mielestäni hyvä asia nämä ajoneuvot tuovat omat haasteensa muun muassa koskien teiden kuntoa ja sitten toki ehkä kaikkein eniten siltojen kantovoimaa ajatellen tässä muun muassa edustaja junnila nosti nämä asiat esille tieliikennelaki muuttuu ja korjauksia tulee myös tulevaisuudessa muutoksia ajatellen nykyäänhän

perässä lukee ymmärtääkseni pitkä tulee muistaa että suomen teillä ajaa myös muunkielisiä kuin suomenkielisiä esimerkiksi itärajalla eli näissä voisi hyvinkin lukea kuinka pitkiä nämä hct ajoneuvoyhdistelmät ovat eli muuta kuin että niissä lukee pitkä siinä voi olla ehkä just tämä metrimäärä sitten tässä myös erikoiskuljetuksista mainitaan ja ennen kaikkea siitä mikä katsotaan tulevaisuudessa erikoiskuljetuksiksi olen ymmärtänyt että nämä luvat annetaan pirkanmaan ely keskuksessa ja siellä on aika pitkät nämä käsittelyajat elikkä sinne kyllä tulisi tulisi saada ehkä enemmän voimavaroja

tässä tilanteessa kun vienti vielä pyörii tulevaisuudessa niin olisi todella tärkeää että käsittelyajat lyhentyisivät ja

erikoiskuljetukset saisivat nopeasti luvat että ne pystyvät lähtemään liikenteeseen että saadaan talous pyörimään

arvoisa puhemies nyt lähetekeskustelussa olevalle aha nyt minulla hyppäsivät puheet mutta puhunpa ilman puhetta kun ne hävisivät arvoisa puhemies taidan olla tämän salin ainoa ainoa edustaja joka on ajanut tämmöistä hct ajoneuvoyhdistelmää vai löytyykö lisääkin viime kesänä tuli ajettua tässä edustajilla nyt on tullut huolta siitä miten meidän tieverkostomme kestää näitä hct ajoneuvoyhdistelmiä se täytyy nyt muistaa että näitten yhdistelmien kokonaispaino on seitsemänkymmentäkuusi tonnia joka on myös nykyisillä rekoilla jotka ovat kaksikymmentäviisi pilkku kaksikymmentäviisi metriä pitkiä hct ajoneuvoyhdistelmän pituushan on kolmekymmentäneljä pilkku viisi metriä täytyy sitten myös tuoda tässä esille se huoli että vaikka nämä ajoneuvojen kokonaispainot eivät ole ylittyneet tuosta seitsemästäkymmenestäkuudesta tonnista niin silti pidän kuitenkin aiheellisena tuoda esille sen huolen että kyllä meillä pitkien välimatkojen suomessa tieverkosto alkaa olemaan aika heikossa kunnossa tänne pitää löytyä satsauksia onneksi hallitukselta on löytynyt satsaukset nykyiseen tienpitoon on löytynyt lisää rahoitusta arvoisa puhemies tämän halusin tuoda

arvoisa puhemies haluaisin pari sanaa lausua tästä mistä edustaja lohi jo aiemmin mainitsi eli eli moottorikelkkareiteillä muun liikenteen salliminen se tulisi sallia vain niin että se salliminen osoitetaan lisäkilvellä kuten edustaja lohi sanoi voin todeta pitkällä pelastajanurallani monessa eläinonnettomuudessa olleena että lohen kuvailemassa kun on pimeää ja ja vaikkei olisi pimeätäkään mutta jos siellä reitillä on eläin vaikka hevosvaljakko ja tulee vastaan moottorikelkat joissa on vauhtia voin kuvitella sen tilanteen kun hevonen pillastuu se on hirven kokoinen eläin jopa jopa isompi niin siinä on äkkiä isot vahingot eli toivoisin että tähän valiokunta todellakin kiinnittää huomiota käsitellessään tätä

herra puhemies nämä hct ajoneuvoyhdistelmät eli eli niin sanotut pitkät rekat totta kai parantavat meillä logistiikkaa logistiikkaa sikäli että saadaan kuljetettua isompia määriä hyödykkeitä kerrallaan mutta kyllä meillä haasteeksi tulevat luonnollisestikin niin kuin tässä on mainittu keskustelussa meidän tiestömme kunto ja ja siltojen kestävyys ja ja kantavuus paitsi että hallitus nyt on on sitoutunut satsaamaan euroja perustienpitoon ja ja siltojen kuntoon laittamiseen niin kyllähän meidän pitää myöskin pystyä hyödyntämään niitä rahoituslähteitä mitä eusta on saatavissa eli kun puhutaan military mobilitystä eli eli sotilaallisesta liikkuvuudesta ja siihen liittyvistä hankkeista näissähän nimenomaan keskitytään juuri siltojen kantavuuteen ja myöskin sitten meidän erilaisten raideliikenteen ja kriittisten infrayhteyksien kestävyyteen ja kantavuuteen nämä kaikki rahoitus instrumentit meidän pitää pystyä käyttämään näissä vaiheissa hyväksemme parhaalla mahdollisella tavalla varmasti kun valiokunta tätä käsittelee he sitten myöskin kuuntelevat asiantuntijoita näistä

arvoisa puhemies käytän kuljetusalan termistöä tässä kun puhutaan siitä kuka on ajanut kuinkakin paljon niin minä veikkaan että minä olen hct junaa peruuttanut enemmän kuin te muut olette ajaneet eteenpäin mutta tilanne on sellainen että tässä jutut nyt vähän sekoittuvat meillä on aikaisemmin hyväksytty kuitenkin seitsemänkymmenenkuuden tonnin painoiset ajoneuvoyhdistelmät esimerkiksi puutavararekat joiden pituus on kaksikymmentäviisi metriä kaksikymmentäviisi senttiä nyt nämä hct junat ovat kolmekymmentäneljä metriä pitkiä ja nämähän todellisuudessa sillä samalla painolla rasittavat oikeasti niitä siltoja ja teitä paljon vähemmän koska se sama paino tulee kymmenen metriä pitemmälle matkalle eli tässä nyt aavistuksen verran puhutaan siitä samasta asiasta mistä puhuttiin silloin kun näitä painoja nostettiin kuudestakymmenestä tonnista seitsemäänkymmeneenkuuteen tonniin ja lisättiin

kun puhutaan näistä kolmekymmentäneljä metrisistä yhdistelmistä niin tässä kohtaa on huono keskustella enää tästä samasta asiasta koska nyt tässä oikeasti käy kuitenkin todellisuudessa päinvastoin tämä on silloille parempi asia se on eri asia jos me rupeamme nostamaan samalla tasolla painoja elikkä ruvetaan nostamaan niin niin kuin jossain nyt nyt on joku esittänytkin että rupeaa vetelemään jo lähelle sataa tonnia se kokonaispaino silloin se keskustelu tietysti joudutaan keskustelemaan ja siltojen kestävyyden osalta mutta tässä kohtaa se on just

arvoisa puhemies nyt on äänessä ei asiantuntija ei kuljetusalan eikä myöskään moottorikelkkailun suhteen saanko sen huomautuksen tähän sanoa että kun itse näkee näitä hct junia tätä termiä täällä nyt käytettiin liikenteessä niin minulla on ihan kauhu

moottorikelkkareittejä siellä ja kerroitte sen tuossa avoimesti että ne ovat riskialttiita erittäin turvattomia riskitilanteita saattaa syntyä kyllä minusta jotenkin tuntuu siltä että meidän lainsäätäjien täytyy tämä ottaa vakavasti ja siinä suhteessa toivon että liikennevaliokunta ottaa sen niin vakavasti että te teette sellaisen esityksen tänne meille valmistelette sen kohta että me voimme hyvällä hyvällä mielellä sen hyväksyä

todeta omaan puheenvuorooni liittyen vielä sen että olen myöskin keskustellut alan yrittäjien kanssa ja kyllä he ovat juuri esitelleet tätä että että kun menee pidemmälle matkalle niin tien kuntoon liittyen se painorasitus sille tielle tielle kevenee ja näin on varmasti siltojen osalta myöskin halusin omassa puheenvuorossani lähinnä nostaa sen esiin että ylipäätään meillä tiestö vaatii hyvin vahvasti kunnostusta ja sillat myöskin ja näitä rahoituslähteitä tulee meidän nyt katsoa sitten muualtakin kuin oman budjettimme sisältä eli näistä eu rahoituslähteistä

arvoisa puhemies tuohon rahoitukseen nythän on kaksitoista vuotinen parlamentaarinen tieväyläverkkoryhmä pohtimassa tätä rahoituspohjaa sinne ja toivottavasti me saamme sinne riittävästi rahoitusta koska tällä hetkellä teiden teiden korjausvelka on jo kaksi pilkku kahdeksan miljardia ja kasvaa jos ei saada perusväylänpitoon lisää rahoitusta mutta tähän moottorikelkka asiaan vielä pikkusen ja edustaja kiljuselle siinä mielessä ettei se ole pelkästään lapin asia meillä on parituhatta kelkkaa omistamme tampereen seudulla ja me olemme tehneet sinne yli kuusisataa kilometriä moottorikelkkareitistöä mutta kun nämä kelit ovat tällaiset niin on erittäin tärkeää keskustella siitä ovatko ne reitit käytettävissä myös muille ajoneuvoille tästä lähtökohdasta se on myös maanomistajan kysymys kysymys mutta juurikin oli erittäin tärkeä asia nostaa tämä merkintä siitä että tiedetään millä ajoneuvoasialla mennään